Tämänkään direktiivin jälkeen tilanne ei todellakaan tule olemaan hyvä oikeastaan missään päin Eurooppaa. Erityisen pahoillani olen siitä, että poikkeusten sekä määrä että koko jäi tässä kompromississa näinkin suureksi. On aika turha kuvitella, että teemme sillä palveluksen teollisuudellemme tai kilpailukyvyllemme, kun meidän päinvastoin esimerkiksi EU 2020 strategiaa toteuttaaksemme pitäisi panostaa vihreään kasvuun, resurssitehokkuuteen ja puhtaaseen kilpailukykyyn. Toinen seikka, joka jää surettamaan

nopeita ja tehokkaita toimenpiteitä. Toki hyvääkin kompromississa on. Olen erityisen tyytyväinen parhaan käyttökelpoisen teknologian periaatteen mukaan tuomisesta, vaikka eurooppalaiset turvaverkostot, minimivaatimustasot, jäivät vain tarvearviointiin, varsinkin poikkeusten osalta.

Toivonkin, että komissio jatkossa, kun direktiivin tarkistaminen tulee ajankohtaiseksi, tuo myös hiilidioksidipäästöt osaksi yhdennettyä ympäristövalvontaa, koska tämä on oikea ja tehokas tapa hoitaa asia.